Arvoisa puhemies, haluan myös onnitella komissaareja Kataista ja Georgiavaa samoin kuin kaikkia parlamentin neuvottelijoita siitä, että olemme saaneet kaikkia osapuolia hyvin tyydyttävän lopputuloksen tästä tärkeästä EFSIstä. Kuten tiedämme Euroopan parlamentti, on hyvin vahvasti tukenut koko ajan tämän strategisten investointien rahaston perustamista. Mutta huolta oli ennen kaikkea siitä, että pelättiin näiden varojen nipistävän pois perustutkimukselle tärkeää Horisontti 2020 rahoitusta ja toisaalta tärkeiden liikennehankkeiden rahoitusta. Näissä neuvotteluissa nuo suurimmat huolet onnistuttiin varmasti hälventämään. On erinomaista, että nyt EFSI pääsee todella liikkeelle ja saamme investointeihin Euroopassa vauhtia.